ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kahdeskymmenesyhdeksäs viidettä kaksituhattaviisitoista nimitetyn pääministeri juha sipilän hallituksen ohjelmasta

ehdotuksista on äänestettävä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

pyydän salia hiljenemään
arvoisa rouva puhemies suomi on ikään kuin saari jossa vienti ja tuonti kulkevat pääosin meriteitse suomenlahdella on vilkas alusliikenne joka lisää onnettomuusriskiä siellä suomi on siis hyvinkin erikoisessa asemassa maihin verrattuna suomi suomi on viennistä riippuvainen maa on toki tärkeää että vastuurajoitusten määrää korotetaan mikä taas heijastuu varustamoiden vastuuvakuutusten vakuutusmaksuihin toivottavasti nyt tässä hallituksen esityksessä esitetyillä korotuksilla ei kuitenkaan vaaranneta ja heikennetä suomen kilpailukykyä ja vientiä ulkomaille samalla kun vastuurajojen korottaminen merkitseekin todella myönteistä kehitystä mahdollisen vahingon kärsijän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään hallintovaliokuntaan ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään sisällöstä

arvoisa rouva puhemies me jo sivistysvaliokunnassa olemme ahkeroineet tässä hallitusneuvotteluidenkin käydessä kyse on hyvin teknisestä asiasta lukiolain pienestä korjauksesta joka meillä käsittelyssä sivistysvaliokunnassa oli voimassa oleva lukiolaki lähtee siitä että hakumenettelystä säädetään erikseen ja tämä on aiheuttanut sen että säädöksen sanamuoto ei ole mahdollistanut asetuksen antamista näin ollen hallitus on antanut esityksen kolme kautta kaksituhattaviisitoista

hakumenettelystä lukiolaissa tarkoitettuun koulutukseen voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella eli näin päästään siihen tilanteeseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä